Arvoisa puhemies, äärimmäisestä köyhyydestä kärsivä Sahel on yksi maailman köyhimmistä ja eittämättä myös kurjimmista alueista.

Tilanne on niin monisyinen ja toisiinsa kietoutunut vyyhti, että sen ratkaiseminen tulee viemään paljon aikaa, ja on tärkeää, että myös Euroopan unioni jatkaa ponnistelujaan alueella asuvien elinolojen ja perustarpeiden tyydyttämiseksi.